Uskon, että kaikki tässä salissa olemme sitä mieltä, että olisi tärkeää lisätä ihmisten, kansalaisten tuntemusta Euroopasta ja Euroopan unionin historiasta ja eurooppalaisista arvoista ja identiteetistä.

Muidenkin on hyvä tietää, minkä vuoksi tällaisia kansallisia tunnuksia on olemassa. Me opimme tuntemaan toistemme kulttuuria, arvostamaan toistemme kulttuuria, historiaa ja sitä kautta rakentamaan parempaa yhteistä.